käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen
arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työntekijän eläkelain mukaisen työnantajan vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta pilkku kuudella prosenttiyksiköllä ajalla ensimmäinen viidettä viiva kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakaksikymmentä eläkesäätiöiden ja eläkekassojen työntekijän eläkelain mukaisen vuosimaksun tasausosaa sekä merimieseläkelain mukaisen vuosimaksun tasausosaa ehdotetaan alennettavaksi alennettavaksi vastaavasti maksunalennuksesta aiheutuva vastuuvelan kasvu kompensoidaan korottamalla korottamalla vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi työnantajan vakuutusmaksua ja eläkesäätiöissä eläkekassoissa ja merimieseläkekassassa vuosimaksun tasausosaa

kolmatta kaksituhattakaksikymmentä tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa taloudellisessa kriisissä järjestöjen mukaan koronavirusepidemian seurauksena suomen talous on ajautunut tilanteeseen joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset työllisyyden ja ihmisten toimeentuloon työnantajan eläkemaksujen tilapäinen alentaminen on yksi osa järjestöjen esittämää toimenpidekokonaisuutta hallitus päätti toteutettavasta toimenpidekokonaisuudesta kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattakaksikymmentä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana koronaviruspandemialla ja sen johdosta todetuilla poikkeusoloilla on merkittäviä vaikutuksia suomen talouteen poikkeusolojen johdosta yritysten toimintamahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijasta myös irtisanomisiin viimeisimpien tietojen mukaan ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentä mennessä koronavirustilanteen vuoksi uusia lomautettuja oli noin viisikymmentäkahdeksantuhatta henkilöä ja uusia työttömiä noin yhdeksäntuhatta henkilöä

työeläkemaksujen määräaikaisella alentamisella voidaan osaltaan helpottaa koronaviruspandemian vuoksi haastavaan tilanteeseen joutuneiden yksityisen sektorin työnantajien asemaa valiokunta korostaa että maksualennus on mittasuhteiltaan maltillinen toimenpide suhteessa työeläkemaksujen kokonaismaksukertymään esityksen mukaan työntekijän eläkelain mukaisen työeläkevakuutusmaksun alennus pienentää vuoden kaksituhattakaksikymmentä maksutulokertymää yksi pilkku nolla viisi miljardia euroa mikä on noin seitsemän prosenttia kokonaismaksukertymästä jos oletetaan että koronakriisin vaikutuksesta vuoden kaksituhattakaksikymmentä palkkasumma alenee kaksi pilkku viisi prosenttiyksikköä vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista verrattuna maksualennus on myös tarkoitus kompensoida maksukorotuksilla vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi valiokunnan mietintö on yksimielinen
arvoisa herra puhemies kiitän valiokuntaa ja ja tässä yhteydessä myös hallitusta siitä että on ryhdytty ripeästi toimiin kyllähän tässä on hyvin merkittävästä summasta ja merkittävästä panoksesta kysymys mutta kun ottaa huomioon sen minkälaista vauhtia suomen talous on nyt supistumassa etlahan on on arvioinut että että suomen talous supistuisi tänä vuonna jopa viisi prosenttia suomen pankin arvio on samansuuntainen ja riskit tätäkin syvempään pudotukseen ovat ilmeiset niin vaikka näin mittavia tarpeellisia ja välttämättömiä toimenpiteitä nyt ollaan tekemässä

näyttää siltä että vieläkin massiivisempiin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä jotta pystytään auttamaan näitä yrityksiä nimenomaan edistämään terveiden yritysten ikään kuin talvehtimista tämän kriisin yli yli jotta jotta emme pysyvästi hävittäisi työpaikkoja

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksen tavoitteena on antaa merenkulun toimialalla toimialalla taloudellisiin hankaluuksiin joutuneille varustamoille joustoa merimieseläkelain mukaisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen merimieseläkekassa voi ehdotuksen mukaan siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella varustamon pyynnöstä ja erityisen painavista syistä esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kahdeksastoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouden kriisissä ehdotettu muutos koskee vain merenkulun toimialan lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen eräpäivän määräytymistä mutta ehdotettua muutosta vastaavat muita yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat muutokset toteutetaan näiden lakien mukaisia työeläkevakuutusmaksuja koskevilla lakia alemman asteisilla säännöksillä ja määräyksillä

herra puhemies tämän esityksen tavoitteena on nyt tukea hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja tärkeässä asemassa olevia varustamoja noin yhdeksänkymmentä prosenttia suomen ulkomaankaupastahan kulkee meriteitse ja kun sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja

tuntee tämän alan erittäin hyvin niin kysyn onko hallituksen sisällä ollut pohdintaa mahdollisesta väylämaksun poistosta sehän olisi yksi tämmöinen talouden elvyttämistoimenpide jolla voitaisiin myös tätä alaa helpottaa
arvoisa puhemies tässä mentiin kyllä sosiaali ja terveysvaliokunnan alueen ulkopuolelle aika mittavasti mutta totta on mitä edustaja räsänen sanoi että se voisi olla yksi mahdollisuus ja se on tietysti hallituksen piirissä ratkaistava halutaanko tällaista keinoa käyttää ja kuten tiedetään niin asia on kyllä jo julkisuudessakin esitetty mutta sanon näin

seuraavaksi ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen
arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokoukseen osallistumistapaa uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen lisäys tehtäisiin selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja tämä valiokunnan mietintö on myös yksimielinen arvoisa puhemies jos sallitaan niin tässä yhteydessä totean että kun tässä mainitaan nämä työttömyyskassat niin tämä muutos tässä on vain tekninen mutta meillä todennäköisesti ensi viikolla on tässä salissa käsittelyssä myös

joutuvat lomautettujen ja työttömyysturvan osalta tekemään paljon käsityönä toimenpanemaan sitä samoin kuten kela ja luulen että meidän ensi viikolla on syytä käydä tässä salissa keskustelua tästä sisällöllisestä puolesta että miten työttömyyskassat pystyvät jatkossa selviytymään siitä kun heille tulee valtavan paljon näitä hakemuksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään

käsittelyssä on lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta kyseessä on esitys vapaudessa tuomion täytäntöönpanoa odottavien vankeusrangaistuksen aloitusta siirretään määräajaksi enintään kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä asti kuluvaa vuotta koronaviruksen vuoksi korostan että kyse on henkilöistä jotka odottavat rangaistusta vapaalla eikä tuomioistuin siis ole vanginnut heitä joko rikoksen laadun tai muuten laissa määrättyjen edellytysten edellytysten vuoksi esitys on on annettu eduskunnalle ensimmäinen neljättä ja se on käsitelty kiireellisenä asiana valiokunta kuitenkin kuuli huolellisesti asiantuntijoita ja arvioi esitystä huolellisesti valiokunta hyväksyi esityksen mutta teki siihen yhden muutosehdotuksen joka koski rangaistuksen täytäntöönpanoon uudelleenryhtymistä joka tapauksessa valiokunnan mietintö on yksimielinen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista lykätään esityksessä sellaisten vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa vapaudessa odottavien tuomittujen osalta joita tuomioistuin siis ei ole määrännyt vangittavaksi muutos ei merkitse vankilassa jo olevien vankien ennenaikaista vapauttamista vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta ei myöskään kokonaan luovuta eikä rangaistuksia päästetä raukeamaan tavoitteena on vähentää vankilukua tilapäisesti jotta vankien ja vankilahenkilökunnan terveys sekä rangaistusten asianmukainen ja turvallinen täytäntöönpano voidaan turvata koronavirusepidemian joissakin maissa on koronavirustilanteen vuoksi vapautettu vankeja ennenaikaisesti mitä lakivaliokunta ei pidä hyvänä ratkaisuna lakivaliokunta pitää vankimäärän vähentämistä rajoittamalla tilapäisesti vankilaan vapaudesta otettujen määrää hyväksyttävämpänä tapana torjua koronaviruksen aiheuttamia ongelmia mahdollisimman nopeasti nostan valiokunnan mietinnöstä muutamia keskeisiä asioita suljettujen vankiloiden täyttöaste on tällä hetkellä korkea suljetut vankilat ja niiden korkea täyttöaste ovat erityisiä riskejä riskejä epidemian leviämisen kannalta sillä niissä on käytännössä vaikea noudattaa esimerkiksi riittävää etäisyyttä toisiin ihmisiin leviämisen riskiä vankiloissa on pyritty ennakollisesti vähentämään muun muassa ohjeistuksilla ja muilla toimenpiteillä oikeusministeriö on lisäksi antanut vankeuslain nojalla asetuksen jonka perusteella sakon muuntorangaistuksille ja enintään kuuden kuukauden pituisille vankeusrangaistuksille ei määrätä ilmoittautumisaikaa vankilaan ajalla yhdeksästoista kolmatta viiva yhdeksästoista kuudetta

on arvioitu väliaikaisesti laskevan noin sata viiva kaksisataa vankia mainitut keinot eivät kuitenkaan hallituksen esityksen mukaan riittävästi turvaa täytäntöönpanon asianmukaisuutta ja turvallisuutta viruksen levitessä tässä nyt kyseessä olevassa esityksessä arvioidaan että tällä muutoksella siis voidaan vähentää vankilukua väliaikaisesti yhteensä kolmesataa viiva neljäsataa vankia eli merkittävästi enemmän nykytilanteeseen verrattuna valiokunnan saaman selvityksen mukaan epidemia ei ole vielä tähän mennessä aiheuttanut ongelmia vankiloissa mutta muista maista saatujen kokemusten perusteella tilanne voi pahentua hyvinkin nopeasti ja joissain maissa on jouduttu vapauttamaan vankeja ennenaikaisesti kuten aiemmin sanoin lakivaliokunnan mielestä tällaisen tilanteen syntymistä tulee välttää kaikin tavoin vankien vapauttamiseen nähden esitystä vankimäärän vähentämisestä rajoittamalla väliaikaisesti vankilaan vapaudesta otettavaa vankien määrää voidaan pitää lähtökohtaisesti hyväksyttävänä ja parempana tapana torjua viruksen leviämistä valiokunta kuitenkin selvityksessään pyysi oikeusministeriöltä ja rikosseuraamuslaitokselta selvitystä muista keinoista kuin hallituksen esityksessä esitetystä esimerkiksi uusien tilojen vankikäyttöön ottaminen tai vankiloiden asumiskäyttöön soveltumattomien tilojen ottaminen asumiskäyttöön nopealla aikataululla ei ole saadun selvityksen mukaan mahdollista niin ikään saimme selvitystä että rikosseuraamuslaitos pyrkii lisäämään valvotun koevapauden käyttöä nykyisestä mutta valvotun koevapauden käytön kynnystä ei tule laskea liian matalalle tämä on hyvä asia valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyisessä tilanteessa ei myöskään ole mahdollista lisätä ulkomaisten tuomittujen siirtoja omiin kotimaihinsa koska liikkumista maiden välillä ja maiden sisällä on merkittävästi rajoitettu esitystä ja saamiansa lisäselvityksiä kokonaisuutena arvioituaan lakivaliokunta on päätynyt pitämään esityksessä ehdotettua parhaimpana parhaimpana käytettävissä olevana keinona turvata mahdollisimman nopeasti esityksen taustalla olevat tärkeät tavoitteet tämän arvioinnissa valiokunta on antanut erityistä painoarvoa sille että kyseessä ei ole vankimäärän vähentäminen vapauttamalla vankilassa olevien vankien vaan rajoitus poikkeusolojen vuoksi vankilaan tulevien osalta ja enimmillään neljän kuukauden ajaksi mainituista syistä syistä valiokunta on katsonut ettei ehdotettu sääntely muodostu ongelmalliseksi myöskään yleisen lainkuuliaisuuden tai rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuden kannalta valiokunta sai ministeriöltä selvityksen jonka mukaan näiden henkilöiden joita kutsutaan niin sanotusti vapaalla oleviksi itse ilmoittautuviksi oli ollut viime vuonna noin kaksikymmentäseitsemän prosenttia liikennejuopumustapauksia omaisuusrikoksia kaksikymmentäneljä prosenttia ja väkivaltarikoksia noin kahdeksantoista prosenttia soveltamisalaan kuuluvien rikosten painopiste on lievemmissä rikoksissa tuomioistuin voi edelleen päättää vangitsemisesta pakkokeinolain nojalla säännöksen nojalla tuomioistuin voi siten tuomiota antaessaan arvioida sen onko tuomittu perusteltua pitää vangittuna vai voiko hän odottaa tuomion täytäntöönpanoa vapaalla tuomioistuin on siis jo tuomiota antaessaan tehnyt arvion ettei itseilmoittautumisesta eli tuomion täytäntöönpanon aloittamisen odottamisesta vapaalla aiheudu riskiä hallituksen esityksessä perusteltiin hyvin niukasti sitä miksi ehdotettiin lain olevan voimassa juuri heinäkuun loppuun saakka yksiselitteistä tietoa epidemian kestosta ei kuitenkaan ole saatavissa ja tärkeää joka tapauksessa on että vankiloiden toimintakyky turvataan epidemian pahimman vaiheen ajan ja tämän jälkeenkin mainitut seikat huomioon ottaen valiokunta pitää hyväksyttävänä että rajoitukset säädetään kestämään enintään kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä asti oikeasuhtaisuuden tai tuomittujen yhdenvertaisuuden kannalta ei kuitenkaan ole perusteltua että rangaistusten täytäntöönpanon mahdollinen aloittaminen on täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten harkinnassa siten kuin hallituksen esityksessä on ehdotettu tämän vuoksi valiokunta ehdottaa momenttia tarkistettavaksi tarkistettavaksi siten että rangaistuksen täytäntöönpanoon on ryhdyttävä aiemmin jos täytäntöönpanon rajoittaminen ei enää ole välttämätöntä tartuntataudin ehkäisemiseksi poikkeusolojen päätyttyä sitten vielä muutama seikka valiokunta katsoi että epidemian tilannetta ja leviämistä vankilaolosuhteissa tulee seurata ja toimia ja ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman ripeästi koronavirusepidemian pahenemiseen on aiheellista varautua sillä kestosta ei ole varmuutta valiokunta pitää tärkeänä että uusien vankilatilojen mahdollisuudet selvitetään myös vankilahenkilöstön määrää tulisi pyrkiä lisäämään esimerkiksi kouluttamalla uusia työntekijöitä lisäksi valiokunta toteaa tässä yhteydessä että nykyistä hajautettua vankilaverkostoa voidaan pitää vahvuutena epidemian torjunnassa vielä lopuksi valiokunta toteaa pitävänsä tärkeänä myös sitä että tuomittujen siirtoa kotimaihinsa jatketaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun virusepidemiaan liittyvät liikkumisvapauden rajoitukset lähimaiden välillä poistuvat

arvoisa herra puhemies laajamittaisen kriisin leikatessa läpi koko yhteiskuntajärjestelmäämme on kaikissa valtionkin toiminnoissa jouduttu ryhtymään varautumistoimiin suomen vankilat eivät muodosta poikkeusta tähänkään sääntöön mikäli korona pääsisi leviämään vankiloihin olisivat seuraukset kaikkien kannalta epätoivottuja hallitus esittää väliaikaisratkaisuna että sakon muuntorangaistusten tai ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistoimiin ei ryhdyttäisi eikä niille määrättäisi uusia ilmoittautumisaikoja järjestely kestäisi heinäkuun loppuun asti tällä toimella turvattaisiin vankiloiden toimintakyky koronakriisin yli niin että henkilöstön turvallisuus säilyy tämä ratkaisu on välttämätön niin yhteiskunnan turvallisuuden kuin oikeudenmukaisuudenkin kannalta huonoin vaihtoehto olisi se korona pääsisi leviämään vankiloihin ja sen seurauksena vankiloita jouduttaisiin sulkemaan tai vankeja jouduttaisiin vapauttamaan ennenaikaisesti niin kuin on muista maista nähty ja kuten valiokunnan puheenjohtaja leena meri meille jo kertoi se tarkoittaisi käytännössä sitä hirvittäviä tekoja tehneet vangit selviäisivät lyhyemmillä tuomioilla kuin mitä esimerkiksi raiskausista tai murhista on annettu tuomioiden pituuksien ollessa suomessa jo ennestään alhaisella tasolla rangaistusten keston alentaminen entisestään pakon edessä olisi myös loukkaus rikosten uhreja kohtaan arvoisa puhemies paras ratkaisu varautumiseen tässä tilanteessa siis on että tuomioiden täytäntöönpanoa lykätään hetkellisesti jolloin painetta vankien ennenaikaiseen vapauttamiseen ei syntyisi on syytä huomioida myös se että ne vangit joita tämä täytäntöönpanon lykkäys koskee ovat tälläkin hetkellä vapaina esimerkiksi vakavista rikoksista epäillyt tutkintavangit pysyisivät edelleen tutkintavankeudessa siispä käytännössä väliaikaisratkaisun seurauksena joillakin tuomituilla ainoastaan täytäntöönpanon odotusaika pitenisi hetkellisesti tuomioistuimet voivat tälläkin hetkellä tehdä päätöksiä siitä tuomittu tarpeen vangita välittömästi vai voiko tuomittu odottaa tuomion täytäntöönpanoa vapaalla yhteiskunnan turvallisuudesta ei siis poikkeusoloissakaan tingittäisi vaan törkeistä rikoksista tuomitut eivät edelleenkään kulkisi vapaalla jalalla odottaen tuomion täytäntöönpanoa väliaikainen täytäntöönpanon rajoittaminen koskisikin pääasiassa alle kahden vuoden tuomion saaneita joiden tekemiä rikoksia ei luokitella törkeiksi näissäkin tapauksissa on nykyisen tavoin mahdollista käyttää tapauskohtaista harkintaa ja vangita tuomittu heti mikäli se nähdään aiheelliseksi arvoisa puhemies tämä tilanne osoittaa ikävyydessään myös tarpeen vankipaikkojen määrän lisäykselle tulevaisuudessa koronakriisin kestosta kellään ole varmaa tietoa mutta esimerkiksi rokotteen valmistumista ei kaiketi vielä tämän vuoden puolella ole syytä hengitystä pidättäen odottaa siksi meidän tulee varautua siihen että tällaisia poikkeustoimia ei voida tehdä pitkäkestoisesti suomen vankiloissa täyttöasteet ovat tälläkin hetkellä korkealla ja kun tuomioita jälleen aletaan laittamaan täytäntöön alkavat täyttöasteet hipomaan taas huippujaan hallituksen tulisikin viipymättä aloittaa toimet joilla kyettäisiin lisäämään vankipaikkojen määrää nopeallakin aikataululla poikkeusjärjestelyt nostavat esiin lisäksi huolen vanginvartijoiden määrän riittävyydestä on ilmennyt että koulutettua henkilöstöä ei ole riittävästi ja nyt haastavassa tilanteessa jo ennestään tiukalla olleiden henkilöstöresurssien kantokykyä ollaan ylittämässä siksi olisikin syytä reagoida tilanteeseen nopeasti ja panostaa vanginvartijoiden koulutukseen niin että henkilöstön määrää saataisiin kasvatettua tulevaisuuden varalle tässä asiassa olisi tullut toimia jo ennen koronakriisiä mutta nyt on viimeistään se hetki kun asiaan pitää reagoida sen tarvitsemalla arvoisa puhemies suomessa tuomiotaan istuu myös pitkä liuta ulkomaalaisia vankeja koronan aiheuttamat rajoitukset käytännössä kuitenkin tyrehdyttävät mahdollisuudet siirtää ulkomaalaisia vankeja suorittamaan tuomioitaan kotimaihinsa näistä poikkeusoloista ei kuitenkaan saa muodostua vallitsevaa normia vaan ulkomaalaisten vankien palauttamista kotimaihinsa tulee jatkaa heti kun se kriisin puitteissa suinkin on mahdollista tämä on myös yhtenä ratkaisuna korkeaan täyttöasteeseen suomen vankiloissa koronavirusepidemia ei toistaiseksi ole aiheuttanut ongelmia suomen vankiloissa mutta kansainväliset esimerkit vankien koronan seurauksena osoittavat tarpeen tämän esityksen kaltaiselle ennaltaehkäisevälle toimelle arvoisa puhemies oliko viiden minuutin vai seitsemän minuutin puheenvuorot

ole sillä uusia vankilatiloja ei tiukkojen turvallisuusmääräysten ja henkilöstörajoitteen vuoksi saada toimintaan lyhyellä aikavälillä rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijat ovat arvioineet että hallituksen esityksen mukaisilla järjestelyillä vankien määrää kyettäisiin laskemaan hetkellisesti sen verran että kantokyky kestää koronakriisin yli pelkkänä väliaikaisratkaisuna pidän hallituksen esitystä kannatettavana joskin muistutan tarpeesta panostuksille vankipaikkojen sekä henkilöstön määrään mahdollisimman nopealla aikataululla tällä tavoin kyetään saamaan aikaan kestävä ja yhteiskunnan kannalta paras ratkaisu kiitos

arvoisa puhemies omasta puolestani haluan kiittää hallitusta tästä esityksestä koronaviruksen vaikutukset ulottuvat yhteiskunnan kaikille osa alueille eivätkä vankilat ole tässä mielessä mikään poikkeus poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia päätöksiä esitetty lykkäys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen erityisesti huomioiden vankiloiden korkea täyttöaste täydet vankilat ovat huomattava riskitekijä koronaviruksen leviämiselle olen jo aiemminkin pitänyt esillä muun muassa vantaan tutkintavankilan laajentamista ja nykyinen suljettujen laitosten täyttöaste ja vankilaverkko ovatkin ehdottomasti sellaisia asioita joihin meidän tulee palata pikimmiten kriisin jälkeen arvoisa puhemies lakivaliokunnassa selvitimme olisiko ollut muita mahdollisia tapoja kuin käsillä oleva esitys vaikuttaa nopealla aikataululla vankilukuun vankiloissamme kävimme keskustelua siitä mikä vaikutus tuomioistuinten rikosasioiden käsittelyn lykkäämisellä on tilanteessa olisiko ollut mahdollista löytää lisätiloja lisätä valvottuun koevapauteen sijoitettujen määrää tai siirtää ulkomaisia tuomittuja kotimaihinsa saamiemme selvitysten perusteella niiden vaikutukset kuitenkin toteutuvat viiveellä eivätkä siten korvaa ehdotetun lain vankilukuvaikutusta tai sitten ne eivät myöskään tässä tilanteessa tai aikataulussa edes mahdollisia näiden vaihtoehtojen ohella punnitsimme myös sitä miten esitys vaikuttaa yleiseen lainkuuliaisuuteen turvallisuuteen ja uhrien asemaan näitä kysymyksiä silmällä pitäen on hallituksen esityksessä hyvä painottaa erityisesti muutamia asioita ensinnäkin esitys koskisi vain tuomittuja jotka jo muutenkin odottavat vapaudessa rangaistuksen täytäntöönpanoa tuomioistuimet ovat heidän osaltaan tuomiota antaessaan arvioineet riskiä mikä aiheutuu tuomion odottamisesta vapaalla painopiste esityksessä on käytännössä lievissä rikoksissa ja vaarallisia rikoksenuusijoita joukossa ei ole lakia ei sovelleta myöskään tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin tai tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin tämä tarkoittaa sitä ettei lykkäys koske esimerkiksi yli kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittuja tai jos on esimerkiksi syytä olettaa henkilön poistuvan maasta karttaakseen tuomiota toiseksi näiden henkilöiden kohdalla keitä tämä esitys koskee kysymys on vain muutaman kuukauden lykkäyksestä tuomiot pannaan mahdollisimman pian täytäntöön olosuhteiden niin salliessa esityksessä on myös varmistettu se ettei yksikään tuomio raukea lykkäämisen takia rangaistuksen täytäntöönpanolla on merkitystä myös rikoksen uhrin osalta selvityksen perusteella lakivaliokunnassa arvioimme että tuomion täytäntöönpanon lykkääntymisen ollessa vain muutamia kuukausia tämä ei vaikuttaisi merkittävästi uhrin asemaan ottaen huomioon myös sen että täytäntöönpanoa voidaan nykyisinkin yksittäisissä tapauksissa lykätä enimmillään vuoden arvoisa puhemies esityksen tavoitteena on minimoida tartuntojen määrä huolehtia vankien ja työntekijöiden terveydestä ja näin pitää vankilat toimintakykyisinä myöskin poikkeusoloissa hallituksen esitys tukee tätä tavoitetta ja niin tuen minäkin pidän kuten myös lakivaliokunta pitää tätä esitystä parempana vaihtoehtona kuin sitä mihin eräissä muissa maissa on päädytty päästämään vankeja ennenaikaisesti vapauteen arvoisa puhemies tuomioistuimet ovat lakivaliokunnan saamien selvitysten perusteella lykänneet tässä vaiheessa koronaepidemiaa kahdentuhannen rikosjutun käsittelyä tämä vaikuttaa viiveellä myös vankiloiden vankimääriin mutta se merkitsee myös sitä että asioiden käsittely tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa ruuhkautuu ja käsittelyajat pidentyvät selvää on että koronavirustilanne tulee jatkumaan vielä jonkin aikaa joten on välttämätöntä kansalaisten oikeusturvan kannalta että oikeushallinnon etäyhteysmahdollisuuksia ja videoneuvottelulaitteita lisätään mahdollisimman pian nähtävissä on jo nyt myös se että koronavirustilanne vaikuttaa siihen että tuomioistuin ja syyttäjälaitos tulevat tarvitsemaan lisäresursseja jutturuuhkien purkamiseen lisämäärärahojen tarvetta tulisikin tarkastella pikaisesti lisätalousarviovalmistelussa

arvoisa puheenjohtaja jo ennen tätä kriisiä suomalainen vankilajärjestelmä on ollut monella tapaa haasteiden edessä kuten lakivaliokunnan mietinnössäkin todetaan niin täyttöaste on korkea koulutetusta henkilöstöstä on pulaa ja törmätään haasteisiin vaikkapa siinä miten vangit voisivat olla kuitenkin kohtuullisen lähellä kotipaikkakuntaansa jotta elämä ja mahdollinen tuleva integraatio takaisin yhteiskuntaan onnistuvat mahdollisimman hyvin eli nyt tämä kriisi osuu siis tilanteeseen jossa oltiin jo valmiiksi haasteiden äärellä ja johon hallituskin aiemmin kiinnittänyt huomiota mistä myös hallitusneuvotteluissa tiiviisti keskusteltiin ja siksi onkin tärkeää että ratkaisuja lähdetään nyt hakemaan joustavasti mietinnöstä käy ilmi että todella on kartoitettu kaikki mahdolliset keinot helpottaa vankiloiden tilannetta sillä luontevaa toki vankilalle on että jos väkeä on liikaa niin silloin yksinkertaisesti etäisyyden pitäminen ja muut turvatoimet eivät onnistu

siksi onkin onkin tärkeää että nyt otetaan ajoissa käyttöön hallitut keinot joilla saadaan vankimäärä pidettyä riittävän alhaisena juurikin muun muassa sen tähden mitä täällä jo aiemmin edustajat kuvasivat että emme joudu sitten ikään kuin äkkinäisiin äkkinäisiin pikaratkaisuihin kun huomaammekin että meillä on vankilat liian täynnä koronan leviämisen kannalta

tätä asiaa tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään hoitamaan kaikki palvelut niin että jokaisella on katto pään päällä ja riittävästi ruokaa ja toimeentuloa myös näinä poikkeusaikoina tilanteen ratkaiseminen vaatii siis vankilajärjestelmän tarkastelun lisäksi laajempaakin yhteiskunnallista tarkastelua tarkastelua varsinkin kun tiedostamme että nyt puhutaan monella tapaa yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevista ihmisistä

palveluja poikki vaan pyritään todella turvaamaan se koko suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus myös jatkossa näihin näkökohtiin onkin nähdäkseni hyvin täällä eduskunnassa kiinnitetty huomiota ja toivon että tästä laajan kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsityksestä nyt pidetään entistä tiukemmin kiinni kun olemme tässä pandemian keskellä huomanneet että todella

arvoisa puhemies elämme poikkeuksellisia aikoja koronaviruksen leviämisen hillitseminen edellyttää toimia kaikkialla yhteiskunnassa monia asioita joudutaan harkitsemaan uudelleen tai järjestämään toisella tavalla hallituksen esitys sakon muuntorangaistuksen ja lievien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon siirtämisestä on näissä koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa perusteltua tällä lakiesityksellä halutaan myös ennaltaehkäistä ongelmia joissain maissa on päädytty jopa vankien vapauttamiseen kun virus ja ongelmat ovat levinneet tarpeeksi pitkälle lakimuutos on tärkeä myös vankiloiden henkilökunnan näkökulmasta koronaviruksen torjuminen edellyttää ihmisten fyysistä etäisyyttä toisistaan sekä kaikenlaisten kontaktien välttämistä rajoitustoimet ovat perusteltuja jotta viruksen leviämistä saadaan hillittyä suomen vankilat ovat toistaiseksi välttyneet koronavirukselta mutta hyvän tilanteen jatkuminen edellyttää uusia toimia viruksen leviäminen vankiloissa uhkaisi vakavasti järjestelmän toimintakykyä tästä on nähty huolestuttavia esimerkkejä muualta maailmassa ja haluamme ehdottomasti välttää ongelmallisia tilanteita kaikin keinoin arvoisa puhemies esitetyt lakimuutokset ovat rikosseuraamuslaitoksen toivomia ja ne auttaisivat vankiloita täyttämään tehtäväänsä näinä poikkeuksellisina aikoina yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaaminen edellyttää harkintaa ja sopeutumiskykyä lainsäätäjiltä ja ja viranomaisilta

arvoisa puhemies normaalioloissa estetään lähtemästä vankilasta varsinkin luvattomasti ja nykytilanteessa sitten estetään pääsemästä sinne on mennyt aika jännäksi tämä että sakon muuntorangaistuksille ja enintään kuuden kuukauden

määrättäisi ilmoittautumisaikaa on sinänsä aika harmillista kun me tiedämme että moni taparikollinen juoksukalja ammattilainen tai sitten rattijuoppo joka toistuvasti ajaa pyörii sitten kumminkin täällä meidän seassa ja poliisin tehtävät lisääntyvät vankilaan lukkojen taakse me tiedämme että poliisilla on nyt jo muutenkin kiire koronan takia kun ihmiset ovat paljon kotona kotiväkivalta lisääntyy ja se kotijuopottelu ja sitten poliisi joutuu uudenmaan rajoja valvomaan jo se vie paljon poliisiresursseja ja sitten näitä vankeja pidetään täällä mutta täytyy se myöntää että on tämä paljon parempi vaihtoehto kuin se että vankeja alettaisiin päästämään ennenaikaisesti vankilasta pois se olisi väärin oikeustajun kannalta

herra puhemies tämä esitys on perusteltu jotta vankimäärää pystytään tilapäisesti vähentämään koronaepidemian seurausten torjumiseksi on selvää että suljetussa paikassa kuten vankilassa epidemia saattaisi todellakin hyvin hallitsemattomasti levitä mutta nostan tässä esiin toisenkin ongelman jonka jonka tämä

on tuonut ja johon johon tällä lakiesityksellä on myös omat vaikutuksensa nimittäin nämä koronarajoitukset ja ennen muuta rajojen sulkemiset ovat myös tukkineet huumereitit eli meille ei enää tule opioideja eikä esimerkiksi amfetamiinia tuolta keski euroopasta baltian kautta eikä satamien kautta ja päihdeammattilaiset ovat kertoneet siitä että kaduilla näkyy jo selkeä huumepula eli alkaa ilmetä erilaista oirehdintaa siitä että nämä huumemarkkinat eivät eivät toimi aiemmalla tavalla myös vankiloissa uhkana ovat levottomuudet ja jopa mellakat tämän huumeiden huumeiden puutteen vuoksi

vankiloissa myös vaikuttaa se että vangeilla ei ole koronaepidemian vuoksi poistumislupia eikä perhetapaamisia ja sitäkään kautta huumeita ei pääse vankiloihin tulemaan tämän päihdeongelmankin vuoksi on tietysti hyvä että vankimäärää kyetään tilapäisesti vähentämään jotta jotta järjestys pystytään paremmin näissä oloissa

turvaamaan sinänsähän on on myönteinen asia että huumeista tulee puute ja toivon mukaan myös vangeilla se voisi vaikuttaa myönteisesti

nyt onkin tietysti tärkeää että ne vangit jotka eivät nyt sitten huumeita saa ja joutuvat vieroittumaan siellä vankiloissa saisivat tukea ja apua tässä vieroittumisvaiheessa jotta pääsisivät kenties vaikka huumeista tänä aikana eroon kokonaankin todellakin tämä esitys on tarpeellinen mutta tätä vankiloiden tilannetta ja vankiloiden turvallisuustilannetta niin vankien kuin henkilökunnan kannalta tulee seurata hyvin tarkasti vielä nostan esiin sen että jos vankiloissa koronatartuntoja ilmenisi silloin myös henkilökunnalla ja toisilla vangeilla tulisi olla riittäviä suojavälineitä ja niiden suhteenhan meillä on nyt kaikkialla suuria ongelmia kun edes terveydenhoitohenkilöstölle ei suojavälineitä

puhemies myös minä yhdyn siihen että näissä olosuhteissa tämä esitys on varmaankin tarpeellinen mutta toisin tässä kyllä sen näkökulman esiin että on ihan välttämätöntä että tämä on ainoastaan näiden rangaistusten siirtoa ei niiden ei niiden kumoamista jos nimittäin olisi tilapäisesti luovuttu tästä sakon muuntorangaistuksesta niin se olisi antanut kyllä täysin väärän väärän viestin viestin ja olisi varmaan johtanut siihen että näiden juoksukaljojen määrä olisi noussut huomattavasti muistan tämän taistelun tästä sakon muuntorangaistuksen palauttamisesta ja kyllä kyllä

jotka siellä päivittäin

tekemisissä tai huoltoasemilla joissa voi vielä tankata

ilman automaattia se viesti oli hyvin selkeä että että jos näitä rangaistuksia ei palauteta niin niin se johtaa siihen että nämä rikosmäärät tulevat jatkuvasti lisääntymään eli eli on on ihan järkevää se että näitä rangaistuksia nyt siirretään muttei niitä missään nimessä saa poistaa koska se aiheuttaisi tämmöisessä kriisitilanteessa myös uusia vaikeuksia

arvoisa puhemies valintakokeet rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa rskkssa rskkssa ovat parhaillaan käynnissä eli kansankielisesti nyt ollaan hakemassa uusia opiskelijoita vanginvartijaksi ja kun ajatellaan tätä koronakriisiä niin nämä valintakokeet itse asiassa eivät olisi voineet tulla parempaan väliin kuin juuri nyt koronaepidemian vuoksi soveltuvuushaastatteluosio jouduttiin perumaan ja päivä tätä kuuta on tulossa vielä aineistokoe kokelaille nyt oikeusministeriössä kannattaisi ehdottomasti harkita painavasti sitä että rikosseuraamusalan koulutuskeskukselle lisättäisiin resursseja ja valintakoeprosessissa sisäänottomäärää tänä vuonna kasvatettaisiin merkittävästi tämä voidaan tehdä juuri nyt mutta se edellyttäisi sitä että hallitukselta lähtee selkeä viesti rskklle että se uskaltaa kasvattaa sisäänottomäärää ja tätä kautta saadaan enemmän vanginvartijoita nopeasti sillä tutkinnon pituus on vain yhdeksänkymmentä opintopistettä

yhdeksäänkymmeneen opintopisteen kokonaisuutta päästäisiin suorittamaan mahdollisimman pian niin ikään koulutukseen pitäisi saada nyt myös nopeasti joustavuutta jotta mahdollistettaisiin se että ne opiskelijat jotka haluavat edetä paljon nopeammin voisivat myöskin näin toimia ja sitä kautta valmistua paljon nopeammin olisimme paremmin varautuneita nyt tähän tilanteeseen itse esimerkiksi silloin kun aloitin luokanopettajaopinnot suoritin sata opintopistettä ensimmäisen opintovuoteni aikana ja tiedän sen että löytyy paljon niitä ihmisiä jotka olisivat valmiita suorittamaan paljon enemmän ja paljon nopeammin nyt tässä tilanteessa koen sen erittäin välttämättömänä että myöskin tähän puututtaisiin ja ja hallituksen toimesta annettaisiin tosi voimakasta signaalia että nyt jos koskaan toivotaan että tämmöisiä joustavia koulutuspolkuja pystytään vanginvartijoille tekemään huomionarvoista on myöskin se että tähän vanginvartijan koulutukseen sisältyy myöskin paljon harjoittelua eli he pystyvät myöskin olemaan tällä tavalla ikään kuin tukevana resurssina tämän harjoittelun myötä

tulkitsin jopa kysymyksiksi ja oikeastaan olen saanut itsekin kansalaisilta kysymyksiä siitä ovatko vankilalomat ja vierailut kuitenkin käynnissä että miten nämä lähikontaktit on vältetty valiokunnan kuulemisessa rikosseuraamuslaitos kertoi että lomat ovat siten tällä hetkellä että vain välttämättömien syiden vuoksi pääsee lomille eli esimerkiksi omaisen menehtyminen ja vierailuja ei ole eli puhelin ja skype yhteydet ovat lähinnä lähinnä kyseessä edustaja lehto toi hyvin esille sen tavallaan aika absurdin ajatuksen missä tilanteessa elämme että tosiaan normaalisti laitamme vankilaan ihmisiä ketkä sinne kuuluvat tekojensa perusteella ja nyt me estämme heitä sinne menemästä mutta tämä tilanne on juuri niin kuin edustaja tynkkynen sanoi että tällä me yritämme estää juuri sen tilanteen kun ne vakavimpiin rikoksiin syyllistyneet todella joutuvat sinne ettei käy niin että me olemme sellaisessa tilanteessa että vankilat ovat kaaoksessa nykyisellä asetuksella jonka oikeusministeriö on antanut arvioidaan vähennettävän vankilukumäärää sadalla viiva tilapäisesti mutta tällä esityksellä se tosiaan olisi kolmesataa viiva neljäsataa henkilöä lisäksi haluan muistuttaa että tuomioistuin määrää henkilön vangittavaksi mikäli rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta elikkä tämä ei koske heitä tuomioistuin voi myös vangita henkilön jos rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta mutta vähintään yksi vuosi vankeutta ja on oletettavaa että tuomittu lähtisi pakoon tai karttaisi rangaistuksen täytäntöönpanoa tai jatkaa rikollista toimintaa myös jos rangaistus on vähemmän kuin yksi vuosi voidaan toimia niin että tuomioistuin vangitsee jos tämä henkilö on tuomittu yhdellä tai useammalla päätöksellä vankeuteen lyhyin väliajoin eli on tämmöinen uusija toitte esille tämän että tuomioistuin voi vangita edelleen ja silloin henkilö menee vankilaan ja se on juuri hyvä näin edustaja räsänen toi esille heikossa asemassa olevia ja päihteiden käyttäjiä käyttäjiä ja tämäkin tuli valiokunnan kuulemisissa esille että jotkut jopa toivovat kesäksi pääsevänsä muuntorangaistuksen kautta vankilaolosuhteisiin tällä hetkellä mutta valiokunta kuitenkin katsoi että yhteiskunnan kannalta on parempi että terveydentilaltaan heikossa heikossa tilassa olevat henkilöt hoidetaan yleisen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kautta tämmöisiäkin ajatuksia on on tässä mukana en tiedä ymmärsinkö oikein mitä mitä puhuitte näistä huumausainehenkilöistä että he voisivat tulla vaikka parempaan kuntoon sitten vankilassa mutta katsottiin näin että terveydenhuoltojärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä on ensisijainen keino vaikka tuo on varmasti ihan totta sitten tuli puhetta tästä meidän omasta asiasta vaikka tämä on poikkeuksellinen tilanne ja otetaan omia asioita vain erittäin kiireellisessä tilanteessa niin valiokunta otti oikeudenhoidon varmistamisen koronaviruspandemian aikana omaksi asiakseen koska julkisuudessa alkoi olla viestejä siitä että käräjäoikeudet joutuvat peruuttamaan istuntojaan sen takia että etäyhteydet eivät toimi ja me saimme asiasta selvitystä tuomioistuinvirasto on suositellut etäyhteyksiä jotta lähikontakteja vältetään syyttäjälaitoksen henkilökunta on myös siirtynyt etätöihin mutta ongelmana on se että että etälaitteita puuttuu tästä on tuomioistuinvirasto erityisesti ja syyttäjätkin tuonut huolestunutta viestiä että rahaa tarvitaan niihin laitteisiin kun kysyin oikeusministeriltä lähetekeskustelussa lähetekeskustelussa asiasta niin oikeusministeri puhui enemmän tästä tuomioistuinviraston roolista tästä syystä koska valiokunta on todella huolissaan tästä niin me olemme sitten velvoittaneet ja antaneet tässä meidän pöytäkirjassa sellaisen maininnan että että pitää pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin lisärahojen ja laitehankintojen mahdollistamiseksi valiokunta on korostanut että kansalaisten oikeusturva ja oikeus asioiden viivytyksettömään käsittelyyn tulee pyrkiä turvaamaan myös poikkeuksellisina aikoina

tuomioistuimen tulee huolehtia ydintoiminnoista ja videoneuvottelulaitteiden määrää tulee lisätä huomattavasti mahdollisimman pian tämä on juuri näin ei voi olla niin että esimerkiksi tuomioistuimessa asioita ei voida käsitellä sen takia että heillä ei ole laitteistoa vaikka lainsäädäntö on uudistettu nykypäivään tämä oli valiokunnan suuri huoli ja jatkamme asian seuraamista jatkossakin

arvoisa puhemies suomalaisilla on perinteisesti ollut vahva luottamus lakiin ja suomeen oikeusvaltiona ja oikeusvaltiossa pitää tietysti olla niin että ne jotka rikkovat lakia syyllistyvät rikoksiin myös saavat teoistaan rangaistuksen tämä on peruslähtökohta sille että meidän kaikkien yhteinen elämä yhteiskunnan jäseninä on turvallista ja voimme luottaa siihen että yhteiskunta toimii tavalla jossa jotka noudattavat lakia saavat lain turvakseen ja ne jotka lakia rikkovat joutuvat vastuuseen teoistaan suomessa muutama vuosi sitten oli valitettava ja epäonnistunut kokeilu siitä että sakkorangaistuksia ei muunneta vankeudeksi tilanteessa jossa rötöstely jatkuu ja tämä varmasti heikensi niin laajasti suomalaisten luottamusta lakiin kuin valitettavasti sille rötöstelyn polulle lähteneitten moraalia kun pystyi toimimaan tavalla jossa mitään rangaistusta ei seuraa vaikkapa säännöllisistä myymälävarkauksista tai muista vastaavanlaisista rötöksistä tässä mielessä on todella tärkeää että nyt tämä tämän pandemian vuoksi tehtävä poikkeus ei muutu jälleen epäonniseksi kokeiluksi siitä että rötöstelyyn puuttumista lievennettäisiin vaan rikoksesta tulee jatkossakin seurata rangaistus arvoisa puhemies haluaisin vain tuoda tähän keskusteluun sen näkökulman mikä minusta sinänsä oli aivan oivaltava näkökulma esimerkiksi edustaja räsäseltä että kun nyt euroopassa liikkuvuuden vähennyttyä myös huumeiden liikkuvuus vähenee niin se voisi jopa auttaa joitain vankeja raitistumaan onhan meillä surullinen tilanne suomessa jos emme pysty takaamaan sitä vangit suljetussa laitoksessa eivät voi nykyisen lainsäädännön ja rikosseuraamuslaitoksen käytössä olevien resurssien puitteissa raitistua sinä aikana jona he ovat suljetussa laitoksessa tämä on todella surullinen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta kyllä pitää olla niin että kun vanki on joutunut kärsimään rangaistustaan niin halutessaan hänellä täytyy olla mahdollisuus päihteettömyyteen hänellä täytyy olla mahdollisuus palauttaa yhteiskuntakelpoisuutensa ja osallistua yhteiskunnan täysvaltaisena jäsenenä

tähän vankiloitten päihteettömyyteen liittyy eli

keskusteluun arvoisa puhemies ensin täytyy kommentoida noihin edustaja auton arveluihin siitä mitenkä muuntorangaistuksesta luopuminen aikanaan vaikutti suomessa ei ole kyllä olemassa minkäännäköistä tutkimusnäyttöä siitä että suomalaisten luottamus lakiin olisi heikentynyt tämän lakimuutoksen yhteydessä ja toki tämä käsite rötöstelijöiden moraali jonka jonka edustaja autto arveli myös heikenneen on niin vaikea ja abstrakti käsite että sitä on tietysti vaikea tutkia mutta myöskään sellaisia viitteitä jotka näyttäisivät että nimenomaan muuntorangaistuksen poistaminen olisi vaikuttanut esimerkiksi pikkurikollisuuden määrään sellaista tutkimustulosta ei ole moraalista en sitten osaa sanoa varmaan tämä lakiesitys on on vankilalaitoksen näkökulmasta tässä tilanteessa välttämätön mutta minä en ole lainkaan varma siitä onko tämä meidän kansan kansan ja väestön kokonaisterveyden kannalta hyvä ja positiivisen tuloksen tuottava esitys

on paljon päihdeongelmia siellä on jonkin verran mielenterveysongelmia siellä on verraten paljon asunnottomuutta tai sellaisia asuinoloja jotka voi laskea puolittaiseksi asunnottomuudeksi siellä on perussairauksia verraten paljon siellä on heikot mahdollisuudet mahdollisuudet elää sellaista elämää jossa noudatettaisiin niitä ohjeita joita meidän kaikkien toivotaan koronan oloissa noudattavan esimerkiksi peseytyminen nyt tässä tilanteessa kun kaikki mahdolliset peseytymispaikat asunnottomille ihmisille on käytännöllisesti katsoen suljettu katsoen suljettu harvapa siellä pystyy käsiään pesemään edes joka päivä saati sitten sillä tiheydellä kuin mitä thl meitä suosittaa käsidesiä kolmekymmentäkahdeksan euroa pullo tuskin kukaan ostaa tässä samassa tilanteessa meillä on avopuolen päihdepalvelut ja muut sosiaalipalvelut ajettu alas ja kuten edustaja räsänen tässä tässä toi esille kenttä kovenee ja se tarkoittaa sitä että meillä on avopuolella kentällä aikamoinen pommi tulossa odotan sitä kun korona pääsee kunnolla leviämään leviämään niissä porukoissa

se tekee ihan hirveätä jälkeä siellä meillä on paljon muita laitoksia joissa ihmiset koronankin oloissa pystyvät kuitenkin olemaan ei meillä ole laitettu muista laitoksista ihmisiä pois ja kyllä minä uskon että niiden ihmisten jotka nyt joka tapauksessa sinne vankilaan oman terveyden ja sen kannalta kuinka paljon he tartuttavat muita saattaapi hyvin olla että vankilan ulkopuolella tilanne on yhtä paha tai jopa pahempi kuin sellaisissa olosuhteissa että he pystyisivät sen vankilatuomionsa nätisti hoitamaan nyt koronan aikana ja pääsisivät sopivasti pois sitten siinä vaiheessa kun

arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron vastatakseni valiokunnan puheenjohtajalle en puhunut niistä tuomion suorittamista odottavista henkilöistä jotka ovat heikkokuntoisia ja päihteidenkäyttäjiä joista tässä valiokunnan mietinnössä on mainittu vaan niistä jotka jo ovat vankiloissa itse asiassa iso osa vangeista

poistumislupia vankiloista niin näitä levottomuuksia ja jopa mellakoita voi vankiloissa tulla ihan tämän huumeiden puutteen vuoksi jo pelkästään niillä vangeilla jotka nyt jäävät tämän lain voimaantultua sinne sinne sisään

kannatan tätä esitystä tähän arvoisa puhemies mutta sen takia ajattelen että varmasti tarvitaan muitakin toimenpiteitä jotta järjestys siellä vankiloissa saadaan pidettyä

arvoisa herra puhemies lakivaliokunnan jäsenenä nostan tässä nyt esille huomioita tähän käytyyn keskusteluun edustaja keto huovinen nosti esille vantaan tutkintavankilan laajennuksen tämä on on erittäin tärkeä asia tästä on puhuttu pitkään nyt tavallaan kaikki ne tilat mitä vain voidaan saada tässä tilanteessa olisi tärkeätä ottaa käyttöön ja laajennukset todellakin tehdä koska me saatamme tulla yllätetyiksi aika voimakkaalla tavalla jos tämä korona pääsee nyt sisälle vankiloihin meillähän on siis varautumistoimina jo pistetty koulut kouluja kiinni saatikka sitten siinä kohtaa jos meillä todetaan tällaisten vankilalaitosten sisältä koronavirusta mitä sitten tapahtuu meillä ei ennakollisesti voi olla tässä hetkessä tietoa siitä minkälaisia vaikkapa perusoikeusvaatimuksia tullaan esittämään siinä kohtaa esimerkiksi vankien tai tai vanginvartijoittenkin osalta jos se tilanne menee tällaiseksi jos meille tulee semmoinen nopea alasajovyöry tai tai tilojen rajoittamisvyöry miten me siinä kohtaa toimimme eli nyt tehdä pitäisi kiirehtiä esimerkiksi juurikin tämä vantaan tutkintavankilan laajennus on yksi semmoinen mikä pitäisi saada eteenpäin edustaja suomela nosti esille valvotun koevapauden niissä määrin kuin sitä on mahdollista tehdä sitä ehdottomasti kannattaa lisätä mutta se on kovin rajallista sekin jalkapantojen käyttöä ehdottaisin myöskin että niiltä osin kuin sitä voidaan lisätä niin kannattaa myöskin tätä pitää keinovalikoimassa mukana no sitten edustaja kontula huolestuu muuntorangaistuksista luopumisesta neljäksi kuukaudeksi koska nyt moni pikkurikoksia tehneistä puoliasunnottomuuden tilassa olevista ei nyt mene vankilaan puhuitte myöskin siitä kuinka näillä monilla ei esimerkiksi olisi peseytymismahdollisuutta nyt tässä kohtaa minun on pakko laittaa näitä asioita tärkeysjärjestykseen ja nyt meidän on priorisoitava vankilapaikkoja meillä on siis tässä maassa murhamiehiä lapsiraiskaaja jopa sarjamurhaajia ja jos nämä pääsevät vankilasta niin aina he tekevät uusiksi nyt tämmöisessä kriisitilanteessa me emme voi ajatella sillä tavalla että sitä kriittistä kapasiteettia mitä meillä on me käytämme lähtökohtaisesti siihen että me turvaamme tietyille ihmisille juuri näitä peseytymismahdollisuuksia ja muita edustaja kontula teidän puolueenne on hallituksessa nämä toimet pitää lähtökohtaisesti ratkaista aivan muulla areenalla nämä nämä liittyvät sosiaalipalveluihin asunnottomuuden ratkaisemiseen muuhun tällaiseen te olette nyt hallituksessa teillä on valta teillä on rahaa teidän täytyy sitä kautta näitä lähteä ratkomaan me emme sitä kallista vankilakapasiteettia valitettavasti voi nyt tässä kohtaa priorisoida näin päin vaikka

nyt ennustetaan että levottomuutta saattaa vankiloissa esiintyä mikä lisää sitten ennestään tarvetta henkilöstöön nähden se on myös yksi näistä syistä miksi meidän pitäisi nyt ennakkoon pystyä reagoimaan todella voimakkaasti valiokunnan puheenjohtaja meri nosti puolestaan esille nämä tuomioistuinten haasteet etäyhteyksien käytössä joihin heitä on siis suositeltu koronan vuoksi nämä osaltaan tulevat kasvattamaan painetta entisestään tulevaisuudessa kun tätä sumaa aletaan purkamaan ja vankeja alkaa tippumaan sen jälkeen vankilaan ja senkin vuoksi niin henkilöstön kuin tilojen osalta meidän on varauduttava puhemies vielä aivan viimeisenä tahtoisin nostaa esille yhden asian mikä hallituksen tulisi huomioida kun se valmistautuu koronakriisiin vankeinhoidon osalta nimittäin perheet meillä perheet ovat tällä hetkellä pääosin kotona jotkut voivat käydä töissä mutta lähtökohtaisesti ollaan aika pitkälle kotona siellä on lapsia stressi ja paine kasvavat aivan älyttömällä tavalla sen lisäksi kun toinen vanhemmista on saattanut käydä vaikkapa baareissa viikonloppusin mutta nyt he ovat kotona aika monen osalta tulee sitä että että alkoholinkäyttö voi lisääntyä lasten nähden ja sitä kautta erilainen väkivallan uhka ja muu lisääntyy väkivaltarikokset ja tämänkaltaiset asiat on odotettavissa että myöskin näistä tämänkaltaista ongelmista on sitten tulossa tuomioita

on siis hirveän monta näkökulmaa minkä vuoksi meidän pitäisi nyt olla ennalta liikkeellä näiden asioiden suhteen kiitos

arvoisa puhemies koronavirusepidemian pahenemiseen on aiheellista varautua etukäteen sillä meillä ei kenelläkään ole tietoa tämän kestosta kuten täällä aiemmin edustajat muun muassa tynkkynen äsken todellakin uusien vankilatilojen mahdollisuutta on selvitettävä etupainotteisesti nimenomaan sen johdosta että näiden uusien tilojen ottaminen vankilakäyttöön ei ole kovinkaan nopeaa johtuen näistä teknisistä vaatimuksista sinne tarvitaan turvatekniikkaa kameravalvontaa lukitusta ja myöskin sitten aitoja muureja huoneita jotta niitä voidaan käyttää sellikäytössä lisäksi kuten täällä on tullut esille myöskin vankiloiden henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä jo hyvinkin niukat ja sen johdosta myöskin näitten uusien vanginvartijoitten kouluttaminen on todella tärkeää ja heitä tulisi pyrkiä lisäämään mahdollisuuksien mukaan mutta tämän ongelman pitkittyessä myös se huomio on kiinnitettävä sinne pullonkaulaan mikä syntyy kun näitä asioita ei saada tuolla käräjäoikeuksissa syyttäjälaitoksessa eteenpäin ja on kiinnitettävä huomiota sinne etätyömahdollisuuksiin tällä hetkellähän näitä istuntoja ei pystytä järjestämään sen takia että ei ole laitteita tai yhteydet ovat toimineet huonosti tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen etätyöskentelyn edellytyksistä meidän tulee huolehtia mutta se ei voi tarkoittaa myöskään henkilöstövähennyksiä viime vuosina valtorin menot ovat kasvattaneet kustannuksia ja kohdistuneet menolisäyksenä niin tuomioistuinlaitokselle kuin syyttäjälaitokselle syyttäjälaitos on valtorin menojen kasvun vuoksi sopeuttamaan ja tehostamaan toimintaansa jo nyt yli kuudellasadallatuhannella eurolla ja tuomioistuinten osalta tuo vastaava luku on kaksi pilkku kuusi miljoonaa euroa tämä tilanne jossa henkilöstöresursseja punnitaan yhden henkilön tarkkuudella niin tuomioistuinlaitoksessa kuin syyttäjälaitoksessa mutta samanaikaisesti tietohallinnon menot kasvavat sadoillatuhansilla euroilla ilman että niihin voidaan millään tavalla vaikuttaa on täysin kestämätön

arvoisa herra puhemies tässä on käytetty monia erittäin järkeviä puheenvuoroja hyvin lyhyesti vain haluan vastata vielä edustaja kontulalle kun hän ei tiennyt sitä onko tutkimusnäyttöä siitä että tämä muuntorangaistuksen poistaminen olisi heikentänyt yleensä luottamusta lakiin en minäkään tiedä tuskin siitä asiasta on tutkittua näyttöä mutta se

empiirinen keskusteluista lukuisien ei nyt voi sanoa lukemattomien mutta todella lukuisten kauppiaiden huoltamoyrittäjien ja niin edelleen kanssa jotka ovat kokeneet sen ajanjakson todella epäonnisena siinä mielessä että heidän arjessaan ja heidän turvallisuudessaan heidän työntekijöidensä turvallisuudessa ja työssäviihtymisessä se että tällainen rötöstelykulttuuri on lisääntynyt on ollut todella

arvoisa puhemies ensin edustaja autolle toteaisin että että muuntorangaistus ei ole lopettanut juoksukaljoja ei edes vähentänyt niiden määrää merkittävästi eikä myöskään muuntorangaistuksen poistaminen aikanaan lisännyt niitä merkittävästi kummastakaan näistä ei ole olemassa minkäännäköistä näyttöä johtuen yksinkertaisesti siitä että ne ihmiset jotka harrastavat tällaista pikkurikollisuutta niin paljon että he ensinnäkin jäävät kiinni ja toiseksi jäävät kiinni niin monta kertaa että he päätyvät muuntorangaistuksen piiriin elävät jo aika pitkälle semmoisessa maailmassa jossa pari kuukautta vankilassa ei varsinaisesti ole mikään sellainen pelote että sen edessä harkitsisi toimiaan toimiaan hyvissä ajoin etukäteen edustaja tynkkyselle toteaisin että argumentaatiot yleensä paranevat jos kuuntelee sen puheenvuoron jota vaivautuu argumentoimaan en ole huolissani muuntorangaistuksesta luopumisesta niin kuin esititte itse asiassa henkilökohtaisesti kannatan muuntorangaistuksesta luopumista ei vain hetkellisesti vaan ihan pysyvästi totesin vain omassa puheenvuorossani omana vaikutusarvionani tuntien hieman vankiloiden ulkopuolista kenttää ja sen tämänhetkistä tilannetta että en usko tämän päätöksen väestön kokonaisterveyden kannalta olevan hyvä ratkaisu vaikka se ehkä onkin tässä tilanteessa vankilainstituution tilanteen kannalta välttämätön tai paras mahdollinen ratkaisu nämä ovat aivan eri

arvoisa puhemies kiitän hyvästä keskustelusta ja kiitän siitä että valiokunta sai pääosin tukea ja hallitus esityksestään pääosin tukea tiettyjä duubioita oli siitä mitä perusteluissa oli ja mitä vaikutuksia tällä on kuitenkin haluaisin sen verran se menee tavallaan vähän yli tämän asian että onko sakon muunto meillä olemassa vai ei mutta kun tästä nyt keskusteltiin haluaisin muistuttaa kun keskustelussa puhuttiin siitä onko sillä vaikutuksia rikollisuuteen ja muuta että me unohdamme hyvin helposti uhrin aseman uhri on se huoltoaseman omistaja uhri on se työntekijä joka joutuu siihen tilanteeseen ja näkee painajaisia siitä että seuraavan kerran kun jää illalla siihen tiskille ja jos sieltä sitten mahdollisia varkauksia uhri on se yrittäjä meidän täytyy muistaa myös että uhrin täytyy kokea että että he niistä teoista saavat rangaistuksen se se on yksi semmoinen oikeudenmukaisuuden näkemys tässä keskustelussa moni puhuu omista empiirisistä kokemuksistaan ja ne ovat minusta arvokkaita niitähän me tänne tuomme omien äänestäjiemme kautta kaikesta ei voi olla tutkimusta eikä sitä voi edellyttää että pitäisi olla aina joku tieteellinen tutkimus ja onko sekään aina oikea onko haastateltu oikeita ihmisiä ja ja muuta vastaavaa arvostan kaikkien edustajien tuomia omia näkemyksiä ja joskus huomaan että henkilö edellyttää toisilta ihmisiltä tutkimustietoa niin hän saattaa omassa seuraavassa puheenvuorossaan kuitenkin todeta että hänen näkemyksensä ja omat havaintonsa niin että sitten tulee vähän tätä ristiriitaa että itse saa perustaa näkemyksensä empiirisiin havaintoihin ja toisten pitäisi perustaa näkemykset sitten tieteellisiin tutkimuksiin mutta kiitän hyvästä keskustelusta ja toivon että tämä todella jää väliaikaiseksi väliaikaiseksi ja toivon että vankiloissa asiat pysyvät hallinnassa kuten edustaja tynkkynen sanoi pahin mahdollinen tilanne on se että meillä tulee valtava epidemia vankiloihin vanginvartijat joutuvat petiin ja sairaus etenee ja siellä on todella vaarallisia vankeja todella vaarallisia toivon että me emme joudu joudu heitä pois päästämään tämä on

arvoisa puhemies edustaja kontulalle haluaisin vastata että kuuntelin kyllä hyvin tarkasti teidänkin puheenvuoronne niin kuin kaikkien puheenvuorot täällä salissa jotta pystyisin lakivaliokunnan jäsenenä vastailemaan näihin erilaisiin pointteihin keskustelussa esitetään mutta teidän sanataituruutenne ohjasi minut harhaan

niin totean vielä edustaja merelle että suomalaisten luottamuksesta lakiin mikäli tähän viittasitte on olemassa aika paljon tutkimusta se ei ole mitenkään tutkimaton alue ja pelkästään kansanedustajien tai muiden ihmisten henkilökohtaisen kokemuksen varassa ja kyllä minun mielestäni on myös ymmärrettävä se ero että jos puhutaan puhutaan yleisistä ilmiöistä yhteiskunnassa niin tutkimus joka on olemassa ja kokemus eivät ole yhdenvertaisia tai toisiinsa verrattavissa olevia informaatiolähteitä

näin koronan aikana jotenkin semmoinen ylevä näppäryys se ärsyttää en mainitse nyt ketään nimeltä mutta haluan sanoa uudestaan sen mitä äsken sanoin ensinnäkin itse en ole vedonnut mihinkään tutkimuksiin tai tutkimusten puuttumisiin sanoin että arvostan ihmisten kokemuksia sanoin myös että ihminen joka itse vaatii muilta tutkimustietoa lähes lähes joka asiaan nyt pitäisi olla aina joku tutkimuspaketti takataskussa vetoaa itse empiirisiin kokemuksiin toivoisin että näkisi silloin ristiriidan omassa toiminnassaan eikä aina ehkä olisi niin ylevä mutta kiitän kuitenkin tästä keskustelusta ja päätän osaltani tähän

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksen mukaan yrittäjällä olisi oikeus työttömyysetuuteen päätoimisen työskentelyn ollessa päättynyt koronan vuoksi tai yritystoiminnasta saadun tulon laskiessa alle tuhannenkahdeksankymmenenyhdeksän pilkku kuudenkymmenenseitsemän kuukaudessa oikeus työttömyysturvaan arvioitaisiin työnhakijan oman ilmoituksen ja oman arvion perusteella kyseessä on väliaikainen muutos osa meidän hallituksen laajaa koronapakettia jolla pyritään pyritään pehmentämään pehmentämään epidemian iskua meidän taloudelle siihen kuuluu myös se että yrittäjän työttömyysturva tässä esityksessä olisi käsittelyltään yksinkertaistettu jotta meidän meidän viranomaiset pystyvät selviämään tästä uudesta tehtävästään ja sen vastikkeellisuus olisi kevennetty johtuen siitä että vastikkeellisuuden työvälineistä katsotaan että niitä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön näin lyhyellä ajalla ja tällaisessa poikkeustilanteessa valiokunta kiittää esityksestä ja pitää sitä erinomaisena valiokunta korostaa omassa mietinnössään kuitenkin viivytyksettömän maksatuksen turvaamista tämä edellyttää riittävää työvoimaresurssia sekä te toimistoihin että sitten kelalle mutta myös byrokratian virtaviivaistamista edelleen viranomaisten päällekkäisten töiden vähentämistä käsittelyprosessissa valiokunta myös painottaa että koska on kysymys kokonaan uudesta työvälineestä niin se edellyttää normaaliakin enemmän viestintää ja tiedotusta jotta varmasti ne jotka ne jotka tätä työttömyysturvaa tarvitsevat siitä myöskin kuulevat ja osaavat osaavat sitä hakea ja muistuttaa että koska me emme tiedä epidemian etenemisvauhtia vielä tässä vaiheessa niin on syytä seurata tilannetta ja ja katsoa onko nyt arvioitu voimassaoloaika

arvoisa puhemies tämä poikkeuksellinen aika on meille kaikille raskas totta kuitenkin on että tarpeelliset yhteiskuntaa suojelevat toimet vaativat osalta nyt suurempia uhrauksia kuin toisilta arjen ja oman taloudellisen tilanteen äkillinen kääntyminen epävarmaksi on raskasta kenelle tahansa on täysin inhimillistä että se vaikuttaa hyvinvointiin mielenterveyteen ja perhesuhteisiin tämän voimme nähdä esimerkiksi auttavien puhelimien kasvavista yhteydenottotilastoista monilla yrittäjillä oman taloudellisen epävarmuuden lisäksi mielen päällä ovat omat työntekijät sekä heidän ja ansiotulonsa tässä tilanteessa jossa yrittäjät sulkevat toimintansa ovet suojellakseen yhteiskuntaa he tekevät suuren uhrauksen sen uhrauksen ei tule kasvaa yhtään suuremmaksi kuin se heille nyt jo on tämä hallituksen esitys jolla turvataan nyt väliaikaisesti myös yrittäjille työttömyysturva on äärettömän tärkeä se on tärkeä jotta vuosien työ ja annettu panostus ei automaattisesti tarkoita konkurssia ja oman kädenjäljen katoamista jotta apua voisi nyt itse saada tärkeää on myös huomioida kasvava resurssien tarve hakemusten käsittelyssä jotta luvatut tuet tavoittavat ihmiset aidosti oikeaan aikaan sillä nyt on se hetki kun meidän on pidettävä huolta tämän maan yrittäjistä sillä me tarvitsemme heidän panostaan ja rohkeaa asennettaan jatkossakin tällä hallituksen esityksellä me tuomme helpotusta taloudelliseen epävarmuuteen jolloin poikkeusaikanakin postilaatikosta saapuvat laskut ja ruokaostokset saadaan hoidettua myös yrittäjäperheissä

arvoisa puhemies hallituksen esitys yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä on tarpeellinen ja kannatettava olen kuitenkin huolissani kuinka työ ja elinkeinotoimistot ja kansaneläkelaitos selviävät työttömyysetuuksien toimeenpanosta mihin myöskin valiokunta mietinnössään kiinnitti huomiota tänään iltapäivällä kansaneläkelaitos piti tiedotustilaisuuden jossa kelan pääjohtaja antilan esittämien arvioiden mukaan uusia työttömyysturvahakemuksia tulee lähiviikkoina minkä lisäksi yleisen asumistuen ja perustoimeentuloturvan hakemusmäärien odotetaan kasvavan kummankin noin yhdeksälläkymmenellätuhannella hakemuksella kela siis odottaa hakemusmääriin yhteensä noin kolmensadantuhannen hakemuksen kasvua lähiviikoille työmarkkinatuen maksaminen yrittäjille edellyttää että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ ja elinkeinotoimistoon joka antaa yrittäjän selvityksen perusteella työvoimapoliittisen lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen kelalle työmarkkinatukea hakevien yrittäjien lisäksi myös työnhakijoiksi ilmoittautuvien lomautettujen ja työttömien määrä kasvaa koronaepidemian vuoksi nopeasti mikä lisää te toimistojen ja kelan työmäärää merkittävästi näkisinkin tässä tilanteessa ehdottoman tärkeänä varata te toimistoille ja kelalle riittävät resurssit kasvaneen työmäärän hoitamiseksi kuten myös

olisinkin toivonut vastausta hallitukselta siihen löytyvätkö nämä tarvittavat määrärahat lisäresurssin palkkaamiseen jotta työnhakijan oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivästystä voidaan turvata tässäkin poikkeustilanteessa

arvoisa puhemies koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut poikkeuksellisen vakavan sokin suomen taloudelle erityisen suuresti talouskriisistä ja välttämättömistä rajaustoimista kärsivät yrittäjät joista valtaosa on jo ajautunut vaikeuksiin suomen yrittäjien gallupin mukaan yli kymmenen hengen yrityksistä jopa kahdeksankymmentäkuusi prosenttia ilmoitti kohdanneensa vaikeuksia koronakriisin vuoksi lähes joka neljäs kaikista yrittäjistä ilmoitti olevansa nyt maksuvaikeuksissa päivittäin kuulemme yt neuvotteluiden käynnistämisestä ja lomautuksista päivittäin yrittäjiltä tulee huolestuneita yhteydenottoja tämä esitys yrittäjän työttömyysturvasta on äärimmäisen tarpeellinen ja kannatettava yrittäjät ovat suomalaiselle yhteiskunnalle elintärkeitä emmekä voi kääntää heille selkäämme tilanteessa jossa he kohtaavat täysin itsestään ja omasta toiminnastaan riippumattomia kohtuuttomia vaikeuksia juuri nyt on ehdottoman tärkeää että yrittäjän ei tarvitse lakkauttaa yritystoimintaansa ollakseen oikeutettu työttömyysturvaan vakavuudestaan huolimatta koronakriisi on väliaikainen emmekä sen vuoksi voi menettää yrittäjiämme tällä hetkellä tehdään päätöksiä siitä autetaanko yrityksiä pysymään toiminnassa tämän kriisin yli vai annetaanko yritysten ajautua konkurssiin tämä lakiesitys on erittäin perusteltu jotta yrityksiä pystytään auttamaan selviytymään kuitenkin ensisijaisen tärkeää on auttaa yrityksiä pysymään toiminnassa

rooli helpotukset pakollisiin maksuihin auttavat monia yrityksiä ja voisivat pelastaa työpaikkoja lisäksi veroihin sekä lainojen maksuun ja korkoihin sekä vuokriin tarvitaan joustoja ja tukea hallituksen esityksessä on listattu toimialoja joihin koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitukset ja suositukset erityisesti vaikuttavat kuitenkin on syytä huomata että esitetty ei ole tyhjentävä tällä hetkellä lähes kaikilla aloilla kärsitään koronaviruksen seurauksista myös niillä joita ei ole hallituksen esittämässä listassa mainittu tässä yhteydessä on myös syytä mainita että vaikka koronakriisi olisi ohi tämän lain päättymisen määräaikaan mennessä on syytä tarkastella onko tarvetta tämän lain jatkamiselle yrityksen elpyminen voi kestää odotettua kauemmin vaikka kriisi olisi ohi tietysti toivomme että talous lähtee pyörimään toivotulla tavalla kriisin jälkeen mutta toipuminen voi kestää ja tämä tulee ottaa huomioon ja tarkastella tulevaisuudessa olisiko lain jatkamiselle tarvetta koronakriisi on vaikuttanut yhteiskuntaamme ja talouteemme todella laajasti sen pitkäaikaisemmat seuraukset riippuvat vahvasti tällä hetkellä tehdyistä toimista minimoimme kriisin vaikutukset parhaiten kun annamme riittävien tukitoimien avulla yrityksille mahdollisuuden selvitä vaikeiden aikojen yli

arvoisa puhemies nykyiselläänhän yrittäjä voi pääsääntöisesti pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain jos lopettaa yritystoiminnan mutta tällä esityksellä ei tarvitse lakkauttaa sitä yritystänsä elikkä pystyt tienaamaan pikkasen ja pitämään yritys ja henkilösuhteita voimassa sinulla voi olla jotain velvollisuuksia jotain toista yrittäjää kohtaan ja pystyt tekemään hänelle ne tietyt hommat vaikka saatkin sitten työttömyysetuutta samaan aikaan moni on joutunut yrittäjäksi ihan ilman omaa haluaan pakon sanelemana ulkoistettu niitä tehtäviä missä on aikaisemmin toiminut voit olla siivooja tai joku muu ja sinulle on sanottu että työt loppuu ellet ala yrittäjäksi ja hoida niitä sitten itsenäisenä yrittäjänä näin on monelle käynyt ja nyt kun ajatellaan että koronan takia joudutaan ravitsemusliikkeet sulkemaan niin se tuo taas ketjussa monta työttömyyttä siellä on karaoken vetäjä viihdepalveluiden vetäjät jotka joutuvat koronan takia työttömäksi siellä voi olla se siivooja yksityisyrittäjä mikä joutuu on hyvä että näitä yrityksiä nyt ei tarvitse kokonaan lopettaa vaan ne pystytään laittamaan pikkasen niin kuin tauolle niin kuin edustaja keto huovinenkin totesi niin kela arvioi että uusia työttömyysturvahakemuksia satakolmekymmentätuhatta kappaletta lähiaikoina ja yhteensä kela odottaa kolmensadankymmenentuhannen hakemuksen kasvua lähiviikoille se tarkoittaisi että kela tarvitsee sen tuhat työntekijää käsittelemään näitä hakemuksia no nyt kun meillä yritykset lomauttavat irtisanovat ja monet yritykset ovat vähän niin kuin tyhjäkäynnilläkin niin siellä tilitoimistossa niin kuin yrityksissäkin on paljon kirjanpitäjiä joilla väliaikaisesti ei ole töitä joten nyt olisi kelalla mahdollisuus työllistää näitä henkilöitä heillä on ammattitaitoa

arvoisa puhemies tiedämme että yrittäjyys kantaa suomea tällä hetkellä kuitenkin monessa yrittäjäperheessä monen yrityksen työntekijöiden kodeissa on suuri huoli tulevasta pandemiatilanne ei ole millään tavalla suomalaisten yrittäjien tai näiden yritysten työntekijöiden syytä vaan heidän palveluidensa ja tuotteidensa kysynnän lasku johtuu nyt puhtaasti niin suomessa kuin ympäri maailmaa tehdyistä päätöksistä joilla pyritään tätä viruksen leviämistä nyt estämään tämän vuoksi yhteiskunnan tulee olla tässä tilanteessa erityisen vahvasti yrittäjien tukena jotta he pystyvät taas yhteiskuntaa kannattelemaan eteenpäin kun pääsemme palaamaan normaalioloihin tässä mielessä tämä hallituksen esitys on erittäin perusteltu että ne kaikkein pienimmät

nyt tämän sääntelyn myötä sitten yritystoiminta ikään kuin jää odottamaan sitä olojen normalisoitumista tämä on nyt erittäin viisas ratkaisu jonka voimme tässä yrittäjiä tukeaksemme tehdä jotta yrittäjät voivat jälleen sitten kansakunnan nostaa jaloilleen siinä vaiheessa kun päästään kriisin jälkeen eteenpäin mutta arvoisa puhemies saman huolen jaan jonka tässä moni edustajakollega on nostanut esille että kun näitä etuisuushakemuksia on odotettavissa jopa yli aivan tähän lähiajoille niin tämä näiden ripeä käsittely täytyy tavalla tai toisella varmistaa

arvoisa puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä on erittäin hyvä esitys työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintökin on on yksimielinen ja hallituksen esitys ehdotetaan hyväksyttävän muuttamattomana muuttamattomana arvoisa puhemies työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää poikkeustilanteen vuoksi erittäin tärkeänä että yrittäjä ei joudu lopettamaan yritystoimintaansa saadakseen työttömyysetuuden talouden nopea elpyminen olosuhteiden palattua ennalleen tämän virusepidemian jälkeen edellyttää että yritykset pääsevät käynnistämään toimintansa ripeästi uudelleen valiokunta kannattaa yrittäjien pääsyn helpottamista työttömyysturvan piiriin ja niin kuin tiedämme esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä toiseen lisätalousarvioesitykseen ja esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain väliaikaista muuttamista arvoisa puhemies olen saanut todella paljon hyvää palautetta yrittäjiltä ja yksinyrittäjiltä siitä että heidän ahdinkoonsa on saatu jonkinnäköistä vastausta ja ja haluankin kiittää hallitusta hyvästä esityksestä mutta eritoten haluan kiittää työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajaa ja myös valiokunnan jäseniä että ollaan saatu käydä hyvä keskustelu valiokunnassa ja tuotua hyvä mietintö tänne

arvoisa puhemies äsken esittelin valiokunnan puheenjohtajana mutta nyt ajattelin valiokunnan ainoana vasemmistoliittolaisena jäsenenä tuoda vielä myös vähän vasemmistolaista näkökulmaa tähän käsittelyyn eli yksinkertainen yrittäjän työttömyysturva jota suomessa ei ole koskaan aikaisemmin ollut tässä mittakaavassa ei ole loistava idea vain ajatellen koronaa vaan se on loistava idea ihan ylipäätään ajatellen suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä eteenpäin ja sosiaaliturvan viemistä lähemmäs lähemmäs sitä tarkoituksenmukaista nykyaikaa ja sen takia minä pitäisinkin tärkeänä että kun meillä nyt on käynnissä koronan seurauksena ikään kuin kokeilu yrittäjien yksinkertaistetusta sosiaaliturvasta yksinkertaistetusta työttömyysturvasta ilman kaikkia niitä epävarmuuksia ja ennakoimattomuuksia joita yrittäjien sosiaaliturvaan normaalioloissa liittyy niin että tästä nyt otetaan talteen se mitä tästä opittavissa on ajatellen meidän sotu komiteaa ja mahdollisia muita kehittämisprojekteja toisen huomion toisin vielä esille mikä nousi nousi valiokunnan asiantuntijakuulemisissa nythän meillä syntyy tämän lakiesityksen kautta hyväksynnän kautta sellainen tilanne että yrittäjillä on itse asiassa suojaosa saada työttömyysturvaa aina siihen reilun tonnin tuloihin asti kun se suojaosan osuus muilla työttömillä on kolmesataa euroa esittäisinkin jatkopohdittavaksi että tässä tilanteessa kun meillä tiedetään että meillä on lyhytaikaiselle kausityövoimalle pikaisesti tarvetta tässä maassa ja sitä on hintsusti saatavilla mistään muualta kuin työttömistä työnhakijoista

samantasoinen suojaosan väliaikainen nosto voitaisiin tehdä myös myös palkkatyöstä työttömäksi työnhakijaksi jääneiden henkilöiden osalta